Mutta ei ole edetty.

Siellä on tasa arvoon liittyen aikoo, pyrkii, harkitsee, suunnittelee tai tekee toimintasuunnitelman. Hyvin harvoin on konkreettisia päätöksiä. En tiedä, onko tämä nyt sopivaa, mutta vertaanpa kuitenkin jos eläimeltä puuttuu korvamerkki, viljelijä saa monen tuhannen euron sakot, mutta jos naiselle maksetaan huonompaa palkkaa kuin miehelle, mitä EU tekee? Pahoittelee, aikoo, suunnittelee, mutta mitään rangaistusta ei tule. Toivon voimia Redingille ja koko komissiolle. Toivon myös, että tässä ryhdytään toimiin, jos asiassa halutaan edetä, tai sitten sanotaan suoraan, että miehet ja naiset eivät EU asiakirjojen mukaan ansaitse tasa arvoa. Minusta näin ei pidä olla.